lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies suomessa siirryttiin vuoden kaksituhattakuusitoista alusta satovahinkojen korvaamisessa lakiperusteisesta valtion rahoittamasta satovahinkojen korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen järjestelmään niin sanottu satovahinkolaki kumottiin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta lukien eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunta oli jo aiemmin edellyttänyt yksimielisesti että maahamme saadaan luotua toimiva vakuutusjärjestelmä jolla tuottajat voivat vakuuttaa tuotantoaan vaarallisten ja haitallisten kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen varalta ja että mahdollisuudet vakuutusmaksuveron välttämiseksi tai palauttamiseksi uudessa korvausjärjestelmässä selvitetään asia on tullut nyt erityisen ajankohtaiseksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista epäedullisista sääolosuhteista aiheutuneiden taloudellisten vahinkojen vuoksi on kuitenkin aivan selvää että viljelijöiden toimintaedellytysten turvaaminen on tässä suhteessa tarpeen pitemmällä tähtäyksellä maanviljely on elinkeino jota tehdään luonnon ehdoilla ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen vahvasti viljelyyn voi olla että muutos tuo uusia mahdollisuuksia ja että maanviljelyn toimintaympäristö on kymmenen tai kahdenkymmenenkin vuoden kuluttua parempi kuin nyt varmaa kuitenkin on että siirtymäkausi on haasteellinen haasteet nimenomaan kasvinviljelyä uhkaavien tuholaisten ja kasvitautien yleistymisenä ja uusien uhkien ilmestymisenä arvoisa puhemies satovahinko ja kasvintuhoojavakuutusmarkkinat ovat vasta kehittymässä meillä suomessa satovahinkovakuutuksia tarjoaa vain kaksi suomalaista vakuutusyhtiötä ja peltoalasta on vakuutettuna vain noin yksi prosentti kasvintuhoojavahinkojen varalle suomessa ei ole tällä hetkellä tarjolla vakuutuksia on selvää puhemies että viljelijät tarvitsevat aikaa parantaakseen tietoisuutta siitä miten vakuutusjärjestelmällä saavutetaan samat tulokset kuin aiemmalla satovahinkokorvausjärjestelmällä aikaa tarvitsevat myös vakuutusyhtiöt kehittääkseen oikeanlaisia vakuutustuotteita kysyntään hallituksen esitys on perusteltu ja tarpeellinen kritiikin aiheena on oikeastaan liian hidas hidas herääminen tähän tilanteeseen kuten todettua eduskunnan tahtotila maa ja metsätalousvaliokunnassa valmisteltuna on ollut selkeä jo pitkään yhtä lailla tiedossa olisi pitänyt olla sekä vakuutusmarkkinoitten tilanne että ilmastonmuutoksen tuomat haasteet arvoisa puhemies kuten tavataan sanoa parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan tämä esitys on kaikkiaan kannatettava eduskunnan tahdon mukainen ja tosiasiat tunnustava
arvoisa herra puhemies tämä on yksi osa maatalouden kriisipakettia vuonna kaksituhattakuusitoistahan satovahinkokorvauksista siirryttiin tähän vakuutusjärjestelmään ja vakuutusvero on ollut kaksikymmentäneljä prosenttia ja ja nyt sitten on saatu ratkaisu eu komission hyväksyntä sille että tämä määräaikainen verosta luopuminen voidaan toteuttaa vuoteen

asti syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista vakuutus oli vain yhdellä prosentilla maatiloista ja ja niin kuin tuossa edellä kuulimme meillä

ainakaan vielä toistaiseksi vakuutusturvaa ja kun meillä myös suomalaisesta ruuasta ja maataloudesta vastaava ministeri jari leppä on täällä paikalla kysyisin kysyisin ministeriltä jos hän ehtii ehtii vastata onko tämä vakuuttaminen noussut tuosta syksystä kaksituhattaseitsemäntoista näyttää ainakin siltä että ongelmat eivät ole helpottaneet on ollut ensin sateista kesää sitten poikkeuksellisen kuivaa kesää ja en tiedä mitä vielä vielä tämä talvi sitten seuraavalle vuodelle tekee käyty neuvotteluja siitä että tämä määräaikainen ratkaisu voitaisiin saada eun komission hyväksynnällä pysyväksikin se olisi varsin perusteltua ja vielä kolmantena kysyisin näistä kasvintuhoojavahinkoihin kohdennetuista vakuutuksista onko

arvoisa puhemies syynä satovanhinko ja kasvintuhoojavakuutusten vähäiseen kysyntään suomessa on osaltaan ollut sovellettava vakuutusmaksuvero korkeine kahdenkymmenenneljän prosentin verokantoineen vakuutusten kattavuus on ollut suppea aiemmin voimassa olleeseen lakisääteiseen valtion satovahinkojen korvausjärjestelmään verrattuna vakuutusten nojalla vain poikkeuksellisten ovat voineet tulla korvattaviksi ja hyvin harvoilla on ollut vakuutus vakuutusmaksuveroa ei ole harmonisoitu euroopan unionissa vakuutusmaksuveroa koskevat ratkaisut ovat siten kansallisia jäsenvaltioissa joissa vakuutusmaksuvero on käytössä vakuutusmaksuverojärjestelmät eroavat toisistaan niille asetettujen tavoitteiden sekä veropohjan ja verokantojen osalta on erinomainen asia että meillä nyt satovahinko ja kasvintuhoojavakuutuksilta poistetaan tämä vakuutusmaksuvero vakuutusmaksuverosta vapauttamisen tulee tietenkin alentaa vastaavasti vakuutusmaksua varmistaa vakuutusmaksujen seurannalla vakuutusmaksuveron poistamisen ohella vakuutusmaksuja voi laskea kysynnän kasvusta johtuva vakuutuksenottajien määrän kasvu eräs asia johon haluan painokkaasti kiinnittää huomiota on se että kotieläinten ryhmäeläintautivakuutukset eivät nyt tule vakuutusmaksuverosta vapauttamisen piiriin

kotieläintuottajat torjuvat salmonellaa ja tekevät ilmaista kansanterveystyötä ruotsissa valtio maksaa kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä prosenttia salmonellasaneerauksista meillä kotieläinketju maksaa saneeraukset itse vakuutusten kautta sekä maksaa vielä vakuutusmaksuveron asialla ovat

jos asian valmistelusta vastannut valtiovarainministeri orpo olisi täällä paikalla niin kysyisin häneltä näistä kotieläinten ryhmäeläintautivakuutuksista

herra puhemies meillä on nyt täällä lähetekeskustelussa tämä erittäin hyvä lakiesitys liittyen maatalouden käyttäisinkö tämmöistä kansanomaista nimeä en sitä koko litaniaa toista katovakuutusten veron huojentamiseen ja poistamiseen tällähän tavoitellaan sitä että syntyisi enemmän sellaisia vakuutuksia jotka sitten todella turvaisivat katovuosilta viljelijöitä ja tiloja taustalla tässä tietysti on viime vuoden erittäin karmea kuivuustilanne tai oikeastaan kahden vuoden tilanne meillähän on ollut kaksi poikkeuksellista satokautta kaksi vaikeaa kesää maataloudella ensin oli kesä seitsemäntoista erittäin märkä ja satoi koko ajan ja sitten viime kesänä ei satanut juuri ollenkaan

kaikki vitsaukset venäjän pakotteista alkaen ovat maataloutta kohdanneet puhemies tämä on erittäin hyvä esitys ja toivon että eduskunta kiirehtii tämän käsittelyä vielä tässä vaalikauden viimeisenä keväänä haluankin tässä yhteydessä myös kiittää siitä että hallitus on näinä seitsemänä laihana vuonna kyllä yrittänyt käyttää kaikki ne keinot mitä kansallisesti voimme tehdä kun olemme euroopan unionin jäsen melkeinpä kaikki keinot on yritetty käyttää ja siitä lämmin kiitos sipilän hallitukselle erityisesti haluan kiittää maatalousministeri jari leppää juuri tapasin oman alueeni eteläpohjalaisia viljelijöitä ja he kyllä totesivat että ministerillä on pitkästä aikaa vaikeasta tilanteesta huolimatta pääosin viljelijöiden luottamus arvoisa puhemies loppuun sanoisin sen että toivoisin että satovahinko ja katovakuutusjärjestelmää voitaisiin kehittää vähän tällaiseksi liikennevakuutuksen tyyppiseksi järjestelmäksi pakolliseksi lakisääteiseksi vakuutukseksi jonka osittain rahoittaisi julkinen valta valtio ja osittain sitten vaikka viljelijät itse ja syntyisi tällainen turvallinen järjestelmä erilaisiin katotilanteisiin jotka valitettavasti ilmastonmuutoksen myötä meitä jatkossa ehkäpä vieläkin enemmän

arvoisa puhemies edustaja kurvinen nyt kuitenkin maalaili aika hienoa kuvaa siitä mitä keskusta pääministeripuolueena on antanut meidän maataloudelle tapahtua ne kauniit puheet eivät varmasti siellä ruokapöydissä ja velkojen keskellä auta edustaja kankaanniemi piti ansiokkaan puheenvuoron siitä mitä esimerkiksi perussuomalaiset ovat esittäneet siellä on paljon ongelmia vielä jaksamisen kanssa lomituksessa heidän tukemisessaan henkisessä jaksamisessa muutama viikko sitten luimme uutisista että esimerkiksi luomutilallisten kaikki tukirahat ovat loppu eli kyllä siellä olisi mahdollisuuksia tehdä tämä oli nyt kauhean kaunis puhe kuulijoille mutta konkreettisia toimenpiteitä vaaditaan ja tässä on hyvä miettiä kun on vaalit välissä

eipä palatakaan vaan annetaan vastauspuheenvuoro edustaja karille arvoisa herra
puhemies edustaja meren puheenvuorosta innoittuneena tulin muistelemaan vanhoja menneitä vuosia vuosia jolloin jolloin perussuomalaiset itse hallituksessa kun meillä oli traktorimarssit täällä helsingissä aina kun aletaan arvostelemaan vaikkapa nyt entistä hallituskumppania ja sen tekoja niin on hyvä muistaa hallituksessa olleet olleet perussuomalaiset myös teidän oma roolinne suomalaisen maatalouden tukemisessa ja kehittämisessä vaalit lähestyvät ja se se löytyy myös myös meidän edustajien puheista itse olen sinänsä ehkä epätyypillisesti sosiaalidemokraattina maatalouden puolesta puhunut aikaisemmin ja jos joissain asioissa meidän pitäisi pystyä varmistamaan parlamentaarinen yhteys se liittyy meidän huoltovarmuuteen ja huoltovarmuuden osalta esimerkiksi kotimaiseen ruuantuotantoon

arvoisa herra puhemies täytyy heti korjata korjata sellainen pieni pieni epäkohta että kun edustaja meri toi esille sitä että myöskin luomurahat loppu niin uusien luomusopimuksien rahoitukseen ei löydy löydy rahoitusta ensi vuodelle niille luomutiloille joiden sopimukset ovat voimassa maksetaan luomutuet kyllä sopimuksen mukaan tämä koko vakuutusmaksun veron väliaikainen muuttaminen on kyllä sellainen asia että tämä on väliaikainen keskusta olisi halunnut tästä väistämättä pysyvän ratkaisun ja myöskin olisi haluttu vahvasti mukaan kotieläintilojen tautiperäisten vakuutusmaksujen verojen poistaminen elikkä se oli meidän keskustalaisten lähtökohta ja tällä tällä esityksellä mennään mikä mikä nyt meillä täällä salissa on käsittelyssä
ja vielä keskustelun avannut edustaja kurvinen vastauspuheenvuoro
herra puhemies oli oikein mukava kuunnella tuota edustaja karin puheenvuoroa juuri näin meidän pitää toimia että löydetään semmoinen kansallinen yksimielisyys siitä millä tavalla suomalainen ruoka turvataan kuluttajien pöytään edustaja merelle vähän ihmettelen sitä miksi te ette tuoneet ideoitanne esille silloin kun olimme samassa hallituksessa teimme me kyllä hyvää työtä perussuomalaisten kanssa muun muassa kriisipaketin yhdessä mtkn toiveiden mukaan ja tuottajakentän toiveiden mukaan kriisipaketti tuotiin traktorimarssin jälkeen ja yhdessä silloin töitä tehtiin puhemies haluan kuitenkin tässä ottaa esille sen että

epäterveitä tapoja ja jotakin kiskonnan tapaista tyyliä
vielä kaksi vastauspuheenvuoroa ja sitten jos vielä keskustelun avaajalla on siihen sanottavaa niin ehkä myös hänelle

arvoisa puhemies varmasti tästä keskustelusta läpi ainakin rivien väleistä jos ei riveiltäkin se että lienee selvää että tässä tilanteessa meidän on keksittävä keinoja vastata akuuttiin maksuvalmiusongelmaan ja talousvaikeuksiin joita maatalouden tuottajat ovat kohdanneet jo kahtena vuonna peräkkäin ja lähivuosina tihenevässä tihenevässä tahdissa yhtä selvää on se että meillä lienee yhteinen ymmärrys siitä että strategisesti tärkeää on miettiä kestäviä pitkän linjan uudistusratkaisuja ei voida mennä aina vain hätätilaratkaisujen kautta hetkestä toiseen lainaa lainan päälle vakuuksia vakuuksien päälle vaan me tarvitsemme maatalouspolitiikan kokonaisuudistuksen tukijärjestelmän kokonaisuudistuksen jotta maatilatalouden kannattavuus ja kestävyys pitkällä aikavälillä tulee kantavalle pohjalle

arvoisa puheenjohtaja tuossa äskeisessä puheenvuorossa tuotiin esille kuten aikaisemmissakin puheenvuoroissa että pitäisi olla ratkaisuja edustaja kankaanniemi esitti ratkaisun muilta kuulin lähinnä sitä että meidän pitää yhdessä yhdessä etsiä ratkaisuja mutta niitä ratkaisuja en kuullut minusta on aika mielenkiintoista että sosiaalidemokraatit hyökkäävät perussuomalaisten ajatuksia vastaan koska jos te olette yhteistyön hengessä liikkeellä niin olisi edustaja karikin voinut käyttää tämän puheenvuoronsa kertoakseen mitä mieltä hän on tästä meidän pitkän linjan ratkaisustamme ja kuten edustaja kankaanniemi toi esille niin kun nämä ratkaisevat vuodet ja pahimmat vuodet olivat meidäthän oli heitetty jo silloin hallituksesta ulos ja taannehtivastihan kahden vuoden taakse meidän on hirveän vaikea tehdä tehdä mitään esityksiä nythän ihmiset katsovat tulevaisuuteen ja pitäisi ensi kesäksi olla ratkaisuja me esitimme ratkaisuja mitä mieltä te te olette näistä ratkaisuista meidän haukkumisen sijaan

ensinnäkin suomessa siirryttiin vuoden kaksituhattakuusitoista alusta satovahinkojen korvaamisessa korvaamisessa lakiperusteiseen vakuutuspohjaiseen järjestelmään se johtui siitä että edellinen hallitus lakkautti meiltä

hallituksen esityksestä poistaa vakuutusmaksuvero tehtiin hallituksessa elokuussa kaksituhattakahdeksantoista harmillista on se että se ulottuu nyt tästä vuodesta vuoteen kaksituhattakaksikymmentäseitsemän saakka ensinnäkin tilakohtaisestihan tällä ei nyt mahdottoman suuriin vaikka prosentti on kaksikymmentäneljä mutta noin euromääräisesti

etuihin päästä sen johdosta olisikin äärimmäisen tärkeää että meillä mietittäisiin pitkän ajan ratkaisuja näissä satovahinko ja kasvitautiasioissa sen osalta esittäisin ministerille siellä ministeriössä harkittavaksi satovahinkorahaston perustamista jos meillä on noin kaksi miljoonaa peltohehtaaria maata ja jos viljelijät maksaisivat rahastoon esimerkiksi viisi euroa hehtaarilta ja valtio maksaisi toisen viisi euroa hehtaarilta niin meille muodostuisi vuosittain noin kahdenkymmenen miljoonan euron rahasto

tähän satovahinkovakuutukseen liittyy myöskin sitten sellainen ongelma että nämä alueelliset ja myöskin tuotantosuuntiin liittyvät ja satokausittaiset vaihtelut tuovat varsin suuria haasteita vakuutustuotteiden suunnitteluun ja myöskin hinnoitteluun

aina joudutaan pohtimaan sitä katsooko vakuutusyhtiö sitten sen korvausvelvollisuutensa tietyissä vahinkotapauksissa ja niistä varmaan tullaan vuosien varrella käymään käymään keskusteluja se keskustelu kun täällä aikaisemmin puhuttiin näistä näistä maatalouden yleisistä tilanteista on tietysti muistettava että me olemme maatalouspolitiikan osalta yhteisö yhteisö toimialan sisällä ja venäjän vastapakotteet aiheuttivat ison länsi eurooppaa koskevan markkinahäi riön joka vaikutti sitten tuotteiden hintaan ja sitten kun meille osuivat myöskin nämä kaksi pahaa satovahinkovuotta niin ne ovat edesauttaneet sitä että viljelijöiden tulotaso on poikkeuksellisen alhainen meidän on mietittävä kaikkia moninaisia keinoja millä pystymme viljelijöiden toimeentuloa

arvoisa herra puhemies voisiko sanoa että nyt jos koskaan punamultaa pukkaa tässä on hyvä ehdotus jota pitää erityisesti jalostaa ja olisi toivottavaa että on se hallitus sitten minkä värinen hyvänsä niin tämä asia otettaisiin huomioon jos me haluamme pitää omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta kiinni niin meidän pitää ottaa tästä tänään valiokunnan kuulemisessa olimme mukana eu antaa meille mahdollisuuden palata siihen vanhaan satovahinkokorvausjärjestelmään sille ei ole estettä ja tämä olisi se puolitie siihen ja edellyttäisi että toimintakykyisillä olisi mahdollisuus siihen niin että ne tilat jotka todellakin ovat sen avun tarpeessa saisivat sitä nykyinen järjestelmä ei kohdennu juuri niille tiloille joissa se vahinko on

puhemies on aivan oikein että nyt maatalouden kulurakennetta pienennetään ja tämä on yksi tapa pienentää maatalouden kulurakennetta kuten monta kertaa aikaisemminkin olen todennut yksi suomalaisen maataloustuotannon ongelmista on se että kun hinnat määräytyvät kansainvälisesti niin meidän kulurakenne on kotimainen tämä on se ongelma jotakin tälle täytyy tehdä kyllähän eduskuntakin on nyt ollut auttamassa suomen ruokavientiä me kävimme valiokunnan kanssa viime viikolla grune wochella se oli valtava menestys siellä oli suomalaiset tuottajajärjestöt ministeriö mukana rahoittamassa tätä se on se yksi tie millä ruokavientiä edistetään jos me nyt katsomme tätä tänä päivänä helsingin sanomissa oli juuri artikkeli että suomen ruokavienti on yksi pilkku kuusi miljardia ruotsissa se on viisi miljardia ja tanskassa kuusitoista miljardia

arvoisa puhemies tämä keskustelu tämän vakuutusmaksuveron poistamisen yhteydessä on onneksi myöskin laajentunut laajemmin koko vakuutusjärjestelmään ja minusta on tärkeää että tässä annetaan jonkun verran eväitä nyt sen pohdiskeluun että miten tulevaisuudessa eihän voi olla niin että kun ilmasto olosuhteet muuttuvat yhä epävarmemmiksi niin

nytten väliaikaisesti poistuu olisi hienoa jos tämä voisi olla tällainen lopullinen poistaminen mutta hyvä että tästä on päästy eteenpäin tämä on oikea alku sille pohdiskelulle mitä vakuutusjärjestelmälle kaiken kaikkiaan pitäisi tehdä

edustaja viljanen seisoi äsken pitkän aikaa jäi epäselväksi pyysikö hän

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kolmetoista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies haluaisin koska lakivaliokunnan puheenjohtaja ei ole paikalla vain kiinnittää edustajien huomion siihen että lakivaliokunta on käsitellyt tätä erittäin tärkeätä hallituksen esitystä ja lakiehdotusta jossa perustetaan tuomioistuinvirasto jota kauan on on kaivattu kuitenkin lakivaliokunta on käsittelyssään muuttanut hallituksen esitystä tietyin osin ja muun muassa vahvistanut tämän viraston itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia esimerkiksi itse päättää virkojen perustamisesta ja niin edelleen käytännössä olemme antaneet ehkä hiukan enemmän aikaa että se muutos olisi hallittua olemme myöskin poikenneet tämän tuomioistuinviraston onko se nyt pääjohtajan minä en muista suomeksi verkets chef ruotsiksi pätevyysehdoista siten että niitä ei niin tarkasti välttämättä sidota vain oikeustieteelliseen tutkintoon koska nimenomaan kysymyksessä on ennen kaikkea hallintotehtävä olemme myöskin erittäin huolissamme tuomioistuinlaitoksen voimavaroista näistä eri syistä olemme sitten lisänneet tänne kaksi pontta joissa velvoitetaan raportoimaan ja seuraamaan nimenomaan itsenäisyyttä voimavaroja ja ja niin edelleen ja raportoimaan myöskin koko tuomarikoulutuksen toimivuudesta eduskunnan lakivaliokunnalle

on hyvä että lakivaliokunta on käynyt perusteellisesti läpi tämän esityksen tuomioistuinviraston perustamisesta ja nämä lakivaliokunnan antamat yksimieliset ponnet on myöskin tärkeä huomioida sitten jatkossa kuitenkin siinä yhteydessä kun tästä asiasta käytiin lähetekeskustelua ja jo aiemminkin on nostettu esille huoli siitä että hallituksen tekemä käräjäoikeusverkoston alasajo tapahtui ennen kuin tuomioistuinviraston perustaminen oli oli saatettu voimaan täytyy sanoa että tässä mentiin vähän niin kuin väärässä järjestyksessä eli tämä tuomioistuinvirasto olisi pitänyt pystyä perustamaan ensin ja sen jälkeen oltaisiin sitten tehty arvioita siitä siitä mikä on sopiva määrä käräjäoikeuden istuntopaikkoja ja käräjäoikeuden kanslioita eri puolella suomea eli tässä vähän niin kuin pistettiin kärryt hevosen eteen ja siinä mielessä siinä mielessä olisi pitänyt pystyä odottamaan näitä näitä hallinnollisia päätöksiä ennen kuin sitten tehtiin näitä budjettipäätöksiä ottaen erityisesti vielä huomioon se että nämä budjettipäätökset osoittautuivat jälkikäteenkin laskelmissa varsin tarkoitushakuisiksi eikä pystytty osoittamaan esimerkiksi tiettyjen kanslioitten alasajosta niitä säästöjä joita oltiin kuviteltu erityisesti esimerkiksi omassa kotimaakunnassani iisalmen ja varkauden kohdalla nämä siirrot sinne kuopioon tulevat päinvastoin kasvattamaan julkiselle

järkevää kuvitella ja pohtia vielä kertaalleen olisiko mahdollista saada esimerkiksi joensuuhun tämä tuomioistuinviraston perustaminen ja tietysti kun tässä lähetekeskusteluvaiheessa käytiin sitä keskustelua debatti muuttui kohtuullisen aluepoliittiseksi mutta

tämä on sellainen asia joka ei ehkä herätä suuria suuria tunteita tuolla toreilla ja turuilla mutta on periaatteellisesti tosi tosi tärkeä lakiesitys ja muun muassa suomen lakimiesliitto on ajanut tätä asiaa tosiaan kiitän lakivaliokuntaa siitä että tätä tärkeää lakiesitystä on huolella käsitelty ja nimenomaan tuomioistuinviraston itsenäisyyttä on vahvistettu tällähän vahvistetaan vallan kolmijako opin toteutumista suomessa sitä että tuomioistuimet ovat riippumattomampia politiikasta ja toimeenpanevasta hallintokoneistosta sitä saavutetaan sillä että nämä tietyt tehtävät siirretään

ikään kuin vielä lisää tehtäviä siirtää tuomioistuinvirastolle on muun muassa puhuttu siitä pitäisikö tuomioistuinvirastolla olla vähän vahvempaa roolia tuomareiden ja ja muun tuomioistuinhenkilöstön virkaehtosopimusneuvotteluissa ja muutenkin henkilöstöstä ja taloudesta päättämisessä niin että se todella olisi aitoa itsenäisyyttä ja tuomioistuinlaitoksen hallinnointia arvoisa puhemies kuten edustaja essayah tuossa totesi lähetekeskusteluvaiheessa kävimme aika tiukkaa keskustelua ja peräsimme oikeusministeri häkkäseltä sitä miksi tähän sitten päädyttiin miksi oikeusministeri päätyi esittämään tätä virastoa pääkaupunkiseudulle näillä nyt mennään niin sanotusti juna on niin pitkällä että sinne vantaan asemalle toistaiseksi pysähtyy mutta olen edelleen sitä mieltä että tulisi selvittää ensi vaalikaudella ja lähitulevaisuudessa sitä tulisiko tuomioistuinvirasto alueellistaa sellaiselle paikkakunnalle jossa on oikeustieteellistä osaamista koulutusta ja paljon tuomioistuimia minusta esimerkiksi vaasa rovaniemi tai joensuu olisi erittäin hyvä sijaintipaikkakunta tuomioistuinvirastolle ja jos tämä virasto sijaitsisi muualla kuin pääkaupunkiseudulla vähän kauempana meistä eduskunnasta ja maan hallituksesta niin se olisi omiaan vielä lisäämään ulospäin sen viraston uskottavuutta riippumattomana toimijana toivottavasti puhemies kehitys tässä etenee hyvään suuntaan mutta

kun puhutaan voimavaroista niin tämä on ehkä ollut lakivaliokunnan suurin huolenaihe koko tämän kauden ajan ja se koskee tietenkin oikeuslaitosta ja koska tässä nyt on alimitoitettu nämä raamit se voimavaratarve jonka jonka tuomioistuinlaitos edellyttää niin niin olemme lakivaliokunnassa huomauttaneet että missään tapauksessa niitä ei saa kattaa muusta oikeuslaitoksen budjetista vaan nämä voimavarat on löydettävä niin että että tuomioistuinvirasto pystyy ja myös oikeuslaitos pystyy toimimaan asiallisesti edustaja kurvinen otti esille virkaehtosopimuksen olemme samalla tavalla lakivaliokunnassa kiinnittäneet huomiota tähän ja halusimme sen takia muuttaa sitä jo tässä vaiheessa niin että heillä on oikeus päättää omista viroistaan se on erittäin keskeinen asia nimenomaan tälle itsenäisyydelle

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

kuudes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäkolme

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies tätä

poliisilain kahden luvun muuttamista voisi nimittää myös tämmöiseksi poliisin drone laiksi sillä tässä on kysymys siitä että poliisilakia muutetaan sillä tavalla että poliisilla on tarvittaessa mahdollisuus puuttua tällaisten lennokkien tai miehittämättömien ilma alusten kulkuun poliisille annettaisiin toimivalta puuttua näiden niin sanottujen dronejen kulkuun silloin jos se olisi välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi rikosten ennalta estämiseksi tai jo aloitetun rikoksen keskeyttämiseksi erityisten valvontakohteiden vartioimiseksi poliisitehtävän tai merkittävän valtiollisen tapahtuman turvaamiseksi taikka onnettomuuspaikalla suoritettavien toimenpiteiden tai toimenpiteen kohteena olevan henkilön yksityisyyden suojaamiseksi tarpeellisia voimakeinoja tai teknistä laitetta joka ei aiheuta vähäistä suurempaa haittaa muulle radio ja viestiliikenteelle voitaisiin käyttää siihen että tällainen tällainen lennokki tai ilma alus saataisiin alas hyvä puhemies me kaikki tiedämme että nämä miehittämättömät ilma alukset pienet lennokit ovat erittäin hyödyllisiä tuovat paljon iloa ja luovat uusia mahdollisuuksia jopa yrittäjyydelle ja alustataloudelle mutta samaan aikaan ne sisältävät myös monenlaisia vaaroja niillä voidaan käydä ihmisten tai ihmisten omaisuuden kimppuun voidaan kuljettaa aseita räjähteitä huumausaineita

tämä hallituksen esitys on lähes sellaisenaan hyväksytty valiokunnassa ihan pieniä teknisiä korjauksia siihen on tehty olen ollut itse valiokunnassa tätä käsittelemässä ja olimme hallintovaliokunnassa asiasta yksimielisiä mikä on ollut hyvin tyypillistä tällä vaalikaudella meillä on ollut erittäin yksimielinen hallintovaliokunta näissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa haluankin siitä kiittää kaikkia kollegoja yli kaikkien eduskuntaryhmärajojen ja hallitus oppositio rajan
arvoisa puhemies suomi heräsi ylipäätänsä vähän jälkijunassa dronejen sääntelyyn ja voi sanoa että sama koski koski miehittämättömiä ilma aluksia siinä mielessä kerettiin tehdä bisnestä ja erilaisia keksintöjä tällä alalla viedä eteenpäin mutta sitten huomattiin että jos tätä ei millään tavalla säännellä niin tulee myöskin monenlaisia erilaisia haittavaikutuksia keskustelu mitä tällä hetkellä maailmalla käydään muun muassa lentoliikenteen häirinnästä ja se millaisia tapahtumia on ollut muun muassa isossa britanniassa on aivan selvää että tähän asiaan on syytä myöskin poliisin toimivaltuuksien kautta puuttua on tärkeää että tietyt kohteet esimerkiksi valtiolliset vierailut tai vaikkapa sitten onnettomuuspaikalla olevan uhrin yksityiselämän suojaaminen ovat asioita joihin on myöskin syytä poliisin puuttua dronejahan käytetään monenlaisiin erilaisiin tarkoituksiin edustaja kurvinen mainitsi että paitsi liikkuvaa kameraa kuljettamaan myöskin erityyppisiin pieniin kuljetustehtäviin ja vastaaviin joihin sitten saattaa liittyä myös rikollista toimintaa siinä mielessä on tärkeää että poliisi pystyy puuttumaan tähän tilanteeseen ja käyttämään niin kuin tässä esityksessä sanotaan joko voimakeinoja tai sellaista teknistä laitetta mikä ei ei aiheuta vähäistä suurempaa haittaa esimerkiksi radioliikenteelle erityisesti kun näyttää siltä että nyt on tullut tällainen jonkunlainen ilmiö siitä että lentokenttien läheisyydessä

arvoisa herra puhemies tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys ja siitä tullut hyvä mietintö ovat erinomainen lisä tähän vaikeaan tilanteeseen minkä nämä minkä nämä uudet laitteet ovat ihmisten turvallisuudelle ja yksityisyydelle aiheuttaneet pakkohan se on myöntää että näillä uusilla laitteilla pystytään tekemään tarvittaessa kauheaakin jälkeä kuten edustaja essayah mainitsi lentoliikenteelle aiheutuneet vaarat tuoreessa muistissa on joulun aikaan tuolla brittein saarilla se kun yhdellä lentokentällä epäiltiin näiden laitteiden aiheuttavan valtavaa riskiä kun ei oltu ihan varmoja onko niitä siellä liikkunut vai eikö niitä ole liikkunut kuitenkin lentoliikenne suljettiin isolta kiitoradalta ja muistamani mukaan noin kymmenentuhannen ihmisen joululomaan jos se nyt ei kokonaan estynyt ainakin tuli pitkä viivästys ennen kuin päästiin muun muassa lapin lumille hiihtämään ja joulupukkia katsomaan tämä yksi esimerkki siitä miten vakavasta asiasta on kysymys ja suomelle pienenä maana täällä pohjoisessa ja varsinkin schengen alueen rajamaana puolustusvoimille ja etenkin rajavartiolaitokselle nämä laitteet ovat todella haaste heillä itsellään totta kai on toimintavalmius torjua näitä ja lait pitää laittaa siihen kuntoon että pystymme niitä toimenpiteitä tekemään niissä kohteissa missä se vaara uhkaa tiedusteluvälineinä nämä pienet lentävät lentävät dronethan jotka pystytään ohjaamaan huomaamattomasti ei tiedetä missä se ohjaaja on kun niihin kytketään hyvälaatuinen kamera loukkaavat rajaturvallisuutta ja puolustusvoimien toimintaa esimerkiksi harjoitusten aikana ja varuskunnissa sekä sitten yksityisen ihmisen kannalta yksityistä elämää

olette juhlimassa vaikka sukujuhlia taikka menossa teidän syntymäpäivillenne ei ole ollenkaan mukavaa jos siinä päällä pyörii puolenkymmentä dronea kuvaamassa miten siellä teidän omakotitalonne takapihalla juhlat etenevät tässä ollaan erittäin vaikeiden asioiden äärellä ja näihin pitää saada selvä lainsäädäntö niin että ihmisten yksityisyyttä kunnioitetaan nämä ovat valtakunnan turvallisuuden kannalta äärimmäisen vakavia asioita ne koskevat rajavartiolaitosta puolustusvoimia poliisia kaikkia näitä näihin pitää suhtautua vakavasti ja nimenomaan niin että ne henkilöt saadaan vastuuseen sitten jos tämmöisiä ikäviä tapahtumia tulee mutta lainsäädännönhän pitää olla ennalta ehkäisevää niin että pitää säätää selvät lait näistä asioista ja näitä lakejakin varmaan joudutaan lähiaikoina tarkentamaan ja koventamaan koska ikävä kyllä niitä ihmisiä aina löytyy meidän keskuudestamme jotka eivät tiedä miten tulisi toimia jolloin syntyy vaaratilanteita ja esimerkiksi lentokenttien läheisyydessä se tilanne on erittäin vaarallinen siinä voi olla kysymys useiden satojen ihmisten hengestä kun sattuu oikein huono

arvoisa puhemies niin kuin tässä keskustelussa on sivuttukin myös muiden viranomaisten toimivaltuuksia käsitteleviin lakeihin ollaan tekemässä muutoksia niin että näihin droneihin voidaan tarvittaessa puuttua ja sillä tavalla eletään ajassa muun muassa puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle tullaan tuomaan vastaavanlaisia valtuuksia tarvittaessa poistaa

tietyissä tilanteissa häiritsevät miehittämättömät ilma alukset hallintovaliokunta mietinnössään sivulla neljä kiinnitti huomiota siihen että vankiloiden kohdalla kun rikosseuraamuslaitoksen toimivaltaa tarkastellaan ollaan säätämässä hieman laajempaa toimivaltuutta puuttua myös muihin kuin ilmassa liikkuviin miehittämättömiin aluksiin nykyinen teknologia mahdollistaa ties minkälaisia pörriäisiä vaikka sitten maata pitkinkin tulemaan ja se on tietysti yksi kysymys pitäisikö viranomaisilla olla yhtenevät ja ja harmoniset toimivaltuudet niin että poliisilla ja ja rajavartiolaitoksella on samat toimivaltuudet kuin vankilan viranomaisilla se voisi olla niin sanotusti ihan maalaisjärkistä siksi valiokunta pitääkin perusteltuna että annetaan myös poliisille ja rajavartiolaitokselle mahdollisuus puuttua muulla tavalla kuin ilmassa liikkuviin miehittämättömiin aluksiin tämä on todella tärkeä asia vankiloiden osalta voi todeta että olimme edustaja hoskosen kanssa viime syksynä vankilassa ihan kyllä vapaasta tahdostamme emme joutuneet sinne sinne tuomioistuimen määrääminä vaan olimme tutustumassa vantaalla jokiniemen vankilaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies kysymyksessä on siis kuntalain muutos siltä osin että erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn käynnistämisen edellytyksiä esitetään tarkennettaviksi ja muutettaviksi ensinnäkin suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku ehdotetaan korvattavaksi lainanhoitokykyä kuvaavalla konsernitilinpäätöksen laskennallisella lainanhoitokatteella toiseksi negatiivinen vuosikate ehdotetaan korvattavaksi tunnusluvulla jolla verrataan konsernituloslaskelman vuosikatetta poistoihin lisäksi otetaan vuokravastuut lainamäärää kuvaavassa tunnusluvussa mukaan ja vielä sitten tuloveroprosentin tasoa esitetään nostettavaksi on ihan paikallaan että nämä muutokset kuntalakiin tehdään kuntien itsehallinto eli kuntalaisten itsehallinto on meillä perustuslaissa säädetty ja silloin kun puututaan kunnan olemassaoloon jopa näillä arviointimenettelyillä ollaan tekemisissä siis vakavien asioiden kanssa tältä osin niiden tekijöiden joilla näitä päätöksiä tehdään tulee olla sellaisia että ne kuvaavat todellisuutta juuri sitä kunnan tilannetta missä kukin kunta on eli on hyvin tärkeää että tämä toteutuu viime vaalikauden aikana kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista lukuisa määrä kuntia ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja tähän arviointimenettelyyn ja kuntaliitoksiin lopulta silloin tietysti valtion politiikka sellaista että kuntien valtionosuuksia ei pidetty asianmukaisella tasolla kun tien velkamäärä kasvoi kymmenestä miljardista seitsemääntoista miljardiin lukuisten kuntien veroprosentit nousivat henkilöstöä vähennettiin ja mikä

arviointimenettelyyn mutta vaara on että jälleen näin alkaa käydä kun tässä nyt maakuntauudistustakin ainakin yritetään nämä kuntien tilanteet muuttuvat senkin myötä niin että kunnan omat liikkumismahdollisuudet taloutensa korjaamiseksi ovat entistä vaikeammat ja ahtaammat kun sosiaali ja terveysmenot poistuvat kunnan taloudesta tältä osin totean että toivottavasti ensi kaudella ei tarvita näitä arviointimenettelyjä mutta on hyvä ja tärkeää että niiden tekijät ovat kuitenkin kunnossa

arvoisa puhemies tämä kuntalain muutos käsittelee pääosin niin sanotun kriisikuntamenettelyn käynnistämistä ja sitä minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa ja minkälaisten taloudellisten mittarien perusteella kriisikuntamenettely sitten voidaan käynnistää voisi sanoa näin karkeasti että tässä halutaan tuoda enemmän konsernitason lukuja jotta tavallaan tämä

uudessa vuonna kaksituhattaviisitoista voimaan tulleessa kuntalaissa oleva kuntakonserniajattelu tulisi myös tässä kriisikuntamenettelyssä vahvemmin esiin ja tällä esityksellä halutaan myös ennaltaehkäistä vähän tällaista niin sanottua konsernikikkailua sitä että siivotaan emäkunnasta varsinaisesta kunnasta omaisuutta toimintaa esimerkiksi kunnallisiin yhtiöihin niin että kunnan talous näyttäisi paremmalta vaikka sitten ne todelliset ongelmat ovat siellä konsernissa mukana olevissa yhtiöissä

sellaisissa syvissä vaikeuksissa jotka uhkaavat että se kunta ei voi lakisääteistä tehtäväänsä täyttää ja turvata peruspalveluja asukkailleen puhemies niin kuin tuossa edustaja kankaanniemi toi hyvin esille tällä vaalikaudellahan kuntatalous on suomessa vahvistunut ja voi sanoa että se politiikka mitä sipilän hallitus on harjoittanut kuntia kohtaan on ollut erittäin järkevää ja oikeudenmukaista ei ole tehty sellaisia valtionosuusleikkauksia joilla olisi ikäviä arvovalintoja työnnetty kunnille vaan on annettu asialliset valtionosuudet mitä tarvitaan kunnille asetettujen tehtävien täyttämiseen ja toivottavasti tämmöinen henki jatkuu myös tulevalla vaalikaudella puhemies tässä lakiesityksessä on myös sellainen pieni lisämuutos joka ei ole hirveän velvoittava kunnille mutta on kuitenkin periaatteellisesti tärkeä että nyt yritetään rohkaista kuntia siihen että ne tunnistaisivat niin sanotun monipaikkaisuuden elikkä sen että meillä on ihmisiä jotka entistä useammin elävät kahdella paikkakunnalla voi olla vaikka vapaa ajanasunto maaseudulla

vaikka kaupungissa tai voi olla useampikin paikkakunta opiskelun tai työn kautta tällä esityksellä myös kannustetaan kuntia että ne omassa sisäisessä demokratiassaan huomaisivat tämän monipaikkaisuuden entistä paremmin ja olemme puhemies hallintovaliokunnassa olleet myös tämän asian osalta yksimielisiä

arvoisa puhemies lyhyesti

suomalainen demokratia perustuu erittäin vahvasti kunnalliseen itsehallintoon se on perustuslailla vahvasti suojattu ja kunnallisen itsehallinnon tämän päivän

ilmenevät lähes aina nimenomaan kunnan talouden kautta ja monessa yhteydessä niin kuin edustaja kurvinen hyvässä puheenvuorossaan mainitsi kuntakonsernin kokonaisuuden katsominen rehellisesti ja eri tunnusluvuilla että missä kunnossa se se kunnan talous oikeasti on on hallintovaliokunnan kirjoittaman hyvän mietinnön syvin ydin monessa kunnassahan kaikki näyttää päällisin puolin vilkaisten hyvältä mutta niissä kunnan omistamissa erilaisissa yhtiöissä voi olla suuria velkataakkoja ja ne aiheuttavat sitten tosiasiassa sen tilanteen että kunnan taloudellinen tilanne on uhanalainen ja nimenomaan uhkaa sitten koko sen kyseisen kunnan itsehallintoa ja mahdollisuutta selvitä niistä velvoitteista mitä kunnalle on lailla säädetty on syytä muistaa kuitenkin yksi juttu ennen kuin lähdemme ruoskimaan kuntapäättäjiä on se että valtiovalta omilla toimenpiteillään on aika pitkälti aiheuttanut hyvin monen kunnan taloudellisen tilanteen vuosikymmenten saatossa otetaan nyt vaikka tyypillinen suomalainen maaseutukunta jossa valtion erilaisilla toimenpiteillä on kavennettu kavennettu elinkeinojen toimintaedellytyksiä sanotaan nyt vaikka lapissa siellä on kuntia joissa koko kunnan pinta alasta on lähes yhdeksänkymmentä prosenttia erilaisissa suojeluohjelmissa ja näiden alueiden taloudellinen käyttö on käytännöllisesti katsoen mahdotonta

lakiin perustuvaa maksua mutta sitten vastapalveluna valtio rauhoittaa erilaiset alueet että eipä sinne saa rakentaa ei siellä saa hakata metsiä eikä saa paljon mitään muutakaan tehdä elikkä kyllä tässä salissa pitäisi jokaisen kansanedustajan tuntea nyt pisto sydämessään että miksi näin on toimittu sama koskee osittain kotikuntaanikin siellä on valtavia alueita laitettu erilaisiin suojeluohjelmiin on tullut haittaa elinkeinotoiminnalle olemmeko saaneet mitään korvauksia emme juuri mitään lupauksia on kyllä tullut mutta sitten taas niiden lupauksien takana ei ole ollut yhtään euroa rahaa

koko maailmaa jos metsiä

arvoisa puhemies nämä kuntalain muutokset tosiaan merkitsevät tarkennuksia niihin tunnuslukuihin joitten perusteella sitten tämä kriisikuntamenettely käynnistetään voi sanoa että tällä halutaan nimenomaan huomioida konsernitilinpäätöksessä piilevät yhtiössä olevat mahdolliset riskit koko koko kuntakonserni huomioiden itsekin olen ollut mukana sellaisen kunnan valtuustossa jossa ensin tilinpäätös näytti varsin mukavalta mutta sitten kun otettiin huomioon koko konserni ja siellä konserniyhtiössä olevat riskit niin niin oltiinkin ihan toisenlaisissa tunnusluvuissa ja huomattavissa vaikeuksissa tänä päivänähän usein on se tilanne että nämä riskit kuntien omistamissa yhtiöissä saattavat jäädä varsin piileviksi ja ehkä vasta siinä vaiheessa kun tilinpäätös karulla tavalla osoittaa ne luvut havahdutaankin siihen että jotakin on tehtävä siinä mielessä tällaiset tarkennukset ovat varmasti kyllä paikallaan ja totta kai se että me kunnissa pystyisimme kuntapäättäjinä yhä paremmin valvomaan myöskin sitä mitä näissä konserniyhtiöissä tapahtuu siinä matkan varrella emmekä tyytyisi vain vain niihin niihin tilinpäätöstietoihin ja näihin riskeihin pystyttäisiin puuttumaan hyvinkin hyvinkin ajoissa tässä yhteydessä haluan nostaa esille mahdollisen maakuntahallinnon muodostamisen ja siellä mahdolliset riskit siitä kun esimerkiksi kuntien kuntien sote kiinteistöjä ollaan muuttamassa maakuntien omistukseen ja sanoa että toivon mukaan kunnissa käydään hyvin huolellisesti läpi se omistuksessa oleva kiinteistö massa ja toisaalta ne arvostukset mitä siellä kirjanpidossa on ja huomioidaan myöskin kunnalla olevat velat ja tämä konsernikokonaisuus elikkä on kyllä äärimmäisen tärkeää että näissä mahdollisissa siirroissa jos tätä maakuntahallintoa ollaan rakentamassa kunnat eivät sitten ajaudu talousvaikeuksiin sen tähden että ne eivät varsinaisesti ole tehneet minkäänlaisia minkäänlaisia itse harkittuja riskisijoituksia vaan ovat noudattaneet sitä valtiolta tai eduskunnasta tulevaa lainsäädäntöä millä tätä ollaan toimeenpanemassa tietysti tässä yhteydessä täytyy sanoa että koko maakuntahallintoa kuntien itsenäisyyden näkökulmasta itsenäisyyden näkökulmasta olisi syytä kyllä tarkasti harkita ja erityisesti näitä riskejä mitä sisältyy kuntien omaisuuden siirtoihin

arvoisa puhemies jatkan tästä edustaja essayahn jutusta sen verran että kun kun kunnilla tai kuntayhtymillä nyt on omaisuutta ja se siirtyy maakunnille niin suinkaan kaikki kiinteistöt eivät siirry loppuelämäksi vaan siinä taitaa olla se kolme vuotta en ole kyllä nähnyt viimeisiä versioita missä ne menevät mutta siinä tullaan juuri tähän tilanteeseen että kunta on satsannut niihin mutta kun nyt kunnan oma elinkeinopoliittinen päätösvalta siirtyy maakunnalle se kiinteistö missä kunta on ajatellut toimintaa jatkaa ei ole enää omassa päätösvallassa

puhemies tässä on ollut hyviä ajatuksia

soten siirtyminen maakunnille toteutuvat niin se kyllä minun nähdäkseni peruskuntien osalta helpottaa kuntien talouden suunnittelua jopa merkittävästi sen tähden että kunnissa tänä päivänä ja tässä viime aikoina on kaikkein vaikeimmat tilanteet koettu sen tähden että kesken vuoden erikoissairaanhoidon yleensä kunnalle valtavan iso lasku kasvaa yllättävästi ja aiheuttaa kunnan talouteen kesken kaiken suuren ongelman jota ei ole pystytty talousarviota laadittaessa ottamaan huomioon tämä poistuu kun tämä lasku jääkin maakunnan maksettavaksi toinen samantyyppinen on lastensuojelun kustannukset jotka siirtyvät peruskunnalta maakunnalle ne ovat myös pienissä kunnissa erittäinkin dramaattisia jos tulee muutama lastensuojelutapaus kesken vuoden niin niin summat pyörivät aika mahtavissa luvuissa kun nämä poistuvat niin kaksi suurta tekijää on muitakin ja se tarkoittaa sitä että kuntien pääasiallisiksi menoiksi

eli ylivoimaisesti suurimmaksi pääluokaksi kuntataloudessa jää sivistystoimi ja yleensä kunnassa pystytään ennakoimaan lasten määrä niin varhaiskasvatukseen kuin peruskouluun lukioon ja toisen asteen koulutukseen tulevien lasten ja nuorten määrä pystytään arvioimaan ja sen tähden suunnittelemaan kunnan talous paljon paremmin kuin näitten arvaamattomien isojen tekijöiden mukana ollessa niin kuin nyt tapahtuu en silti pidä tätä maakunta sote uudistusta lainkaan ongelmattomana päinvastoin valinnanvapausmalli on täysi susi ja sen tähden sitä ei voi hyväksyä vaikka muilta osin tämä maakuntamalli on mielestäni ihan kelpoinen ja oikeastaan sille ei kovin paljon vaihtoehtoja löydykään

siellä on valtavan isot summat jotka nyt ovat ovat aiheuttamassa ehkä yllättäviä vaikeuksia tuleville maakunnille jos niitä meille tulee
arvoisa puhemies tuossa edustaja kankaanniemi hyvin kuvasi niitä toiminnallisia riskejä mitä tällä hetkellä liittyy erikoissairaanhoitoon ja esimerkiksi lastensuojelun kustannuksiin toki niissäkin on sitten kuntien välillä tämmöinen oma tasoitusjärjestelmänsä mutta joka tapauksessa tulevakaan sote ja maakuntauudistus sinällänsä ei tätä rahoitusriskiä ole poistamassa esimerkiksi viimeisimmistä laskelmista mitkä vaikkapa kotimaakuntaani pohjois savoa ovat koskeneet täytyy sanoa että se on kylmää kyytiä kun lähdetään miinuspuolelta liikenteeseen rahoituksen suhteen ja ensimmäisenä sitten joudutaan miettimään mistä lähdetään palveluja karsimaan että että päästäisiin edes niihin lukuihin missä tällä hetkellä ollaan rahoituksen suhteen siinä mielessä maakuntien väliset erot

keskimääräistä enemmän nämä asiat vain korostuvat aivan niin kuin täällä edustajat eestilä ja kankaanniemi ovat todenneet kyllä näihin siirtoihin nimenomaan näihin kiinteistösiirtoihin liittyy isoja riskejä vaikka muistelen että maakuntalaissa näitten rakennusten osalta on todettu jotenkin siihen tyyliin että nämä siirrot eivät saisi aiheuttaa sitä että kunta joutuu joutuu taloudellisiin vaikeuksiin mutta kun ei ole tarkemmin määritelty sitä mitä tässä tapahtuu erilaiset investoinnit mitä kunnat ovat nyt ihan viime aikoina tehneet vaikkapa vanhoihin sote kiinteistöihin saattavat osoittautua varsin kalliiksi kun kunnan kontolle jäävät ne velat mitä näihin korjauksiin on

ja minkä tyyppisille vuokratasoille asetutaan ja muuta vastaavaa niin tässä on valtavan paljon sellaisia kysymyksiä jotka todellakin kuntien näkökulmasta saattavat sitä taloutta heilutella vielä moneen suuntaan siinä mielessä täytyy vain todeta että että eduskunnassa varmasti asian käsittely jatkuu ja toivottavasti jatkuu niin pitkälle että ollaan sitten jo lähellä tuota vaalipäivää jolloinka näitä asioita päästäisiin uudestaan pohtimaan ja ja korjailemaan sellaisia kupruja mitä siellä sisällä on

kun tässä yhteydessä on käsittelyssä kuntalain muutos niin on kyllä syytä ilmaista huoli siitä mitä suomen kunnille tapahtuu tämän sote uudistuksen yhteydessä meidän koko demokratia ja myös palvelut ovat rakentuneet nimenomaisesti kuntien ja kunnallisen itsehallinnon varaan sadan vuoden ajan kansalaissodan muistovuoden yhteydessä on tehty paljon myös uutta tutkimusta mielenkiintoinen havainto näistä tutkimuksista on että kunnallinen päätöksenteko entisten punaisten ja valkoisten ja myös tämän jaon ulkopuolella olleiden kokoontuminen hyvin nopeasti sodan jälkeen yhteisen kunnallishallinnon merkeissä on ollut tärkeä suomalaisia yhdistävä tekijä vuoden kahdeksantoista jälkeen ollut suuri vaikutus keskinäisen yhteisymmärryksen synnyttämisessä sitten tiedämme että oikeastaan kaikki tärkeät hyvinvointipalvelut on rakennettu kun tien varaan siellä on kirjastot siellä on koulut siellä on terveydenhuolto siellä on lastenhoito ja lasten auttaminen siis ei ole ymmärretty kuinka suuri muutos nyt tässä ollaan tekemässä kun siirretään tehtävät maakunnille ja sitten joutuu kysymään mitä kunnille loppujen lopuksi jää mikä on se identiteetti joka kunnilla tämän mikä on se yhteys kansalaisilla äänestäjillä päättäjiin tämän muutoksen jälkeen huomio kiinnittyy myös siihen että olemme nyt tämän vuoden puolella kuulleet että tanska on kulkemassa juuri toiseen suuntaan kuin mitä meillä tehdään he ovat luopumassa kokonaan maakuntahallinnosta ja katsovat että nämä palvelut tehdään kuntien toimesta vahvistetaan kunnallista puolta sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa jään kysymään tulemmeko me tässä meidän jälkijättöisesti tähän semmoisille tulille jotka ovat jo sammumassa ja syntyykö sitten iso vaurio sitä kautta että kuntien asema muuttuu radikaalisti ja se ihmisten kyky vaikuttaa asioihin siirtyy kauemmaksi tästä kunnallisen itsehallinnon ja kunnan asemasta ei ole tämän uudistuksen yhteydessä puhuttu juuri ollenkaan ja itse katson että kuntien tulevaisuus on suuri kysymys jos tämä uudistus menisi eduskunnasta lävitse tietenkin täytyy muistaa että asiahan on auki ja me tiedämme että eilen viimeksi on hallituspuolueiden riveissä tullut uutta ajattelua tähän asiaan kun yksi edustaja on on hän ei voi jatkaa hallituspuolueen riveissä juuri tämän sote uudistuksen takia kukaan ei tiedä sitä lopputulosta mutta toivoisin että kuntien kohtaloa ja merkitystä suomalaisten hyvinvoinnin rakentamisessa ei unohdettaisi kun keskustelua asiasta käydään

arvoisa herra puhemies on yhdyttävä kyllä siihen näkemykseen minkä edustaja heinäluoma nosti esille kansan eri osien yhteen saamisesta sata vuotta sitten ja siitä lähteneestä kunnallishallinnon kehittymisestä demokraattisesti ja ja yhteisymmärryksessä sillä on äärettömän suuri merkitys ollut tämän kansakunnan hyvinvoinnin ja tasa arvoisen kehityksen kestävien arvojen kannalta mutta hieman jäin miettimään edustaja heinäluoman pohdintaa siitä että kuntapohja nyt olisi niin arvokas että siitä ei missään tapauksessa saisi esimerkiksi sosiaali ja terveyspalveluja siirtää pois ottakaa huomioon että tänä päivänä koko terveydenhuolto on miltei koko maassa kuntayhtymien

välillisen kunnallishallinnon käsissä ja päätösvallassa ja tällä uudistuksella maakuntapohjaisesti kootaan terveydenhuolto yhteen ja tulee maakuntavaalit jolloin sitten demokratia toteutuu suoraan kyllä minusta tämä malli on hyvä mutta sitä olen miettinyt koko ajan että onko esimerkiksi sosiaalipuolen tehtävät ja vanhustenhuollon tehtävät ja tämäntyyppiset ollut ottaa tähän mukaan en olisi ottanut niitä mutta se oli kompromissi silloin keväällä viisitoista olisi hoidettu terveydenhuollon puoli maakunnan liitot pelastustoimi ja tällaiset tehtävät ja sitten vasta ihan rauhassa katsottu sopivatko jotkut sosiaalipuolen tehtävät paremmin peruskunnalle vai maakunnalle ja sitten toisaalta olisi katsottu mitä näille nyt valtiolla oleville kasvupalvelutehtäville kannattaa tehdä nyt nekin lyödään kerralla maakuntaan ja meillä on tällainen valtava möhkäle sitten käsittelyssä jota ei neljässä vuodessa järkevästi saada hoidettua eli tässä mentiin minun mielestäni varmaan mallissa virheelliseksi ja kun sitten siihen tuotiin markkinaehtoinen valinnanvapaus niin sehän sotki tämän koko koko homman mitä sitten tulee kuntien tehtäviin jatkossa jos maakuntauudistus toteutuu niin kyllä kunnille esimerkiksi jäävät mal tehtävät maankäyttö asuminen liikenne elinvoiman ylläpitäminen kehittäminen ja vahvistaminen kulttuuri tietysti ilman muuta ja koulutus ja kunnille jää myös yleinen toimivalta eli ne voivat ottaa muitakin tehtäviä mitä ne ne katsovat parhaaksi pienimmät kunnat joutuvat kyllä aika ongelmalliseen asemaan niille ei jää oikeastaan yhtään mitään tehtäviä mutta ei niillä nytkään kyllä näitä ole kuntayhtymien kautta

puhemies edustaja kankaanniemi puuttui ihan hyvin muun muassa puheensa lopussa pienten kuntien nyt tämän kuntalain muutoksen yhteydessä joka meillä hallintovaliokunnassa oli käsittelyssä käytiin läpi myös kriisikuntien arviointimenettelyn rakenteita ja siltä osin valiokunnan työskentelyssä näkemys oli hyvin yhteneväinen että on syytä kehittää näitä arviointimenettelyjä mitä edustaja es sayah tuossa edellisessä puheenvuorossaan sanoi olen samaa mieltä että meillä jää seuraavallekin kaudelle eduskunnassa paljon paljon pohdittavaa näissä asioissa tähän edustaja heinäluoman aloittamaan demokratiakeskusteluun haluan yhtyä myös tässä yhteisessä rintamassa kuntien päätösvallan ja kuntademokratian puolustamisen näkökulmasta sosiaali ja terveysuudistuksen yhteydessä keskustelu sosiaali ja terveysuudistuksen tavoitteista rakenteista ja niin edelleen on keskittynyt pitkälti terveyden osaan ja tämä sote sanan so puoli on jäänyt jäänyt varjoon mutta kun me kunnalliset päättäjät olemme siellä oman kuntamme ja maakuntamme kauppakeskusten maitohyllyjen välissä kyllä sinne se palaute näistä sosiaali ja terveydenhuollon asioista tulee kuntapäättäjälle tänä päivänä ja uskon että jos joskus siirrytään maakuntamalliin niin edelleenkin kunnan päättäjän ääreen kuntalainen omien huoliensa kanssa tulee se suurempi kokonaisuus jota toiminnan osalta yritetään koota leveämmille harteille voi olla tulevaisuuden palvelujärjestelmän malli mutta demokratiaa ei kuntalaisten näkökulmasta kuitenkaan pidä liian laajasti ulottaa isoille harteille koska erilaisissa maakuntamalleissa tälläkin hetkellä maakunnallisissa liikelaitoksissa tai sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymissä nykyiset maakunnan ja kuntayhtymän valtuustotkin ovat pääsääntöisesti kumileimasimia kuntayhtymän hallitus johtaa ja vie ja maakunnan valtuustossa jossa valta on fragmentoitunut eri puolueille ja sen lisäksi maakunnan eri kunnille ei tosiasiallista tosiasiallista kuntademokratiaa ole sen pyhimmässä merkityksessä johonka edustaja heinäluoma viittasi suomen tasavallan kuntahistoriassa sen tyyppistä demokratiaa ei kuntayhtymämalliin ole ainakaan tänä päivänä pystytty rakentamaan jos meille tulee suorat vaalit maakuntatasolle pelkäänpä että siinäkin tilanteessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kautta edelleenkin kuntapäättäjä on keskeinen toimija oman kuntalaisensa palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma hyvin muistutti kunnallishallinnon merkityksestä suomalaisen sovun ja demokratian rakentamisessa ja muistelen itsekin kuulleeni tutkijan luennon tästä muistovuodesta kaksituhattakahdeksantoista jossa hän vähän hirtehisesti totesi että kunnallistalous ja hallinto oli heti alun alkaenkin niin vaikea tehtävä että se oli syytä syytä laittaa sitten sitten eri osapuolten yhteiselle pöydälle jolloin oli pakko lähteä rakentamaan sopua kun oli niin vaikeita vaikeita ongelmia heti alusta alkaen edessä ja tänäkin päivänä jos me katsomme kuntien talouskysymyksiä usein tuntuu että ei siellä oikeastaan tiedä ainakaan pienemmissä kunnissa että mistäs puolueesta tuossa nyt pöydän toisella puolella oleva henkilö tulee vaan tuntuu että siellä on se kunnan yhteinen kuntapuolue joka yrittää sitten miettiä millähän tavalla tästäkin pinteestä päästään eteenpäin ja ja millä tavalla saataisiin säilytettyä säälliset palvelut alueella ja ja saataisiin talous pidettyä kunnossa elikkä

ollaan tekemässä sille kunnalliselle itsehallinnolle eräs kunnallishallinnon professori tuli minulle sanomaan että miksi te niitä valinnanvapauksia ja muita viette sinne perustuslakivaliokuntaan että hänen mielestään koko tämä kokonaisuus se periaatteellinen idea että tämä suomalaisen kunnan hyvin vahva itsemääräämisoikeus ollaan tässä murentamassa on hänen mielestään se kysymys mikä siellä perustuslakivaliokunnassa pitäisi ensimmäiseksi tutkia ja sen jälkeen vasta sitten lähteä miettimään onko näissä lakien sisällöissä jotakin sellaista joka saattaa olla ristiriidassa perustuslain kanssa esimerkiksi yhdenvertaisuusnäkökulmasta

harteet ja ja uskon että siitä on aika lailla yhtenäinen näkemys tiedämme tänäkin päivänä sen millä tavalla sosiaali ja terveydenhuollon kustannukset ovat yksittäisille kunnille suuria vastattaviksi ja tarvitaan joku rakennelma onko se sitten sote alue vai millä nimellä sitä kutsutaan mutta niin kuin edustaja kankaanniemi tuossa edellä toi hyvin esille sitten tähän samaan uudistukseen kun ympätään kaikki mahdolliset kasvupalvelut ja muut vastaavat niin siitä kerta kaikkiaan tulee vain niin iso möhkäle että sitä on mahdotonta viedä sellaisenaan läpi sitten tulee maakuntien keskinäisiä

palaan vielä tähän kunnan rooliin kyllä maakuntahallinnon voi valita mutta olisi kohtuullista että päätöksenteon yhteydessä avattaisiin myös se näköala joka kunnille tässä jää kun edustaja kankaanniemi sanoi että siellä on vielä monenlaista puuhaa ja on tätä elinvoimaosastoa niin se on juuri näin että siellä saa sitten elinvoimaharrastella kunnan ja kuntalaisten parhaaksi mutta jo nyt on kuultu seuraava vaihe jos tämä uudistus toteutuu kyllähän jo nyt on sanottu että seuravaksi sitten kun on saatu tämä sosiaali ja terveyspuoli maakuntaan siirretään ammatillinen koulutus ja lukiot näin tässä tulee hyvät kollegat käymään jos tämä nyt synnytetään niin tulemme näkemään että seuraavaksi tämän uudistuksen arkkitehdit haluavat sinne ammatillisen koulutuksen ja lukioratkaisun loppujen lopuksi se pieni peruskoulu ja sitten kunnan teiden kunnossapito vaakuna ja historiakerho joka kertoo kunnan suuruuden päivistä menneen vuosisadan aikana mutta muuten toiminta siirtyy pois maakuntaan voihan se olla hyväkin ratkaisu en sitä sano mutta mutta päivänselvää on että tästä seuraa että tämä karkaa ihmisiltä kauemmaksi ei tämä tule lähemmäksi tämä tulee kauemmaksi ja päätöksentekijöitä siellä maakunnassa ei joka kuntaan riitä eikä joka kunnan kylän kulmalle tämä on ihan totta mitä edustaja vanhustenhoidosta voi kysyä mikä synergiahyöty tulee kun vanhustenhoito josta voisi hyvin ajatella että se on semmoinen kunnan perusasia siirretään maakuntaan miten maakunnan päättäjä sitten osaa katsoa mikä on jalasjärvellä tai haapavedellä oikea ikäihmisten palveluiden mitoitus arvelisin ettei mitenkään sen paremmin virkamies kuin kuin luottamuspäättäjäkään jos ei satu siltä alueelta olemaan tästäkään puolesta ei ole juurikaan puhuttu kun tätä on viety eteenpäin joten pahaa pelkään että tässä tulee aika monta yllätystä vielä vastaan jos se sattuisi tästä salista menemään lävitse sitten lähdetään toteuttamaan no minä ymmärrän että hallituspuolueet ovat siihen hyvin tyytyväisiä että tämä kuitenkin tulee voimaan vasta vaa lien jälkeen niin että vaikutukset eivät ehdi tulla kansalaisille selväksi ennen vaaleja sitten niitä korjailee seuraava hallitus ja seuraavan hallinnon päättäjä kuva kunnan tulevaisuudesta jää kyllä vajaaksi tällä esittelyllä mikä meille nyt tästä sote uudistuksesta tarjotaan sen takiahan tässä on myös eräitä kunnanjohtajia vahvasti vastaan ei vain helsingin pormestari vapaavuori vaan useita muitakin jotka näkevät että kunnallisen demokratian puoli häviää tämän uudistuksen yhteydessä
arvoisa puhemies vähän hämmästyttää nyt veljien vasemmalta ajattelu tästä maakuntahallinnosta tässä tapahtuu niin jos tämä toteutuu että puolueiden piirijärjestöt asettavat maakuntavaaleihin ehdokkaat maakunnan asukkaat valitsevat näiden väliltä eivät valitse kunnittain vaan maakunnittain ja ne menevät vähän niin kuin kansanedustajat maakunnasta eli ei ole kukaan sanonut muualla kuin helsingissä mistä kunnasta tulevat tänne seuraavat kansanedustajat ja maakuntavaltuutettu ei edusta mitään kotikuntaansa vaan maakuntaa ja puoluettaan näin tähän tulee pohjaksi poliittinen päätöksenteko joka nojaa kansaan suorissa vaaleissa

tämä on minusta demokratiaa eli se toteutuu nyt se ei toteudu ihan aidosti minä olen ollut muutamassa kuntayhtymässä ja tiedän sen että siellä on tänä päivänä kyllä aika usein niin että me uuraislaiset tai me haluamme sitä sun tätä mutta maakuntavaaleissa valitut valtuutetut tarvitsevat ääniä muualtakin ja silloin he joutuvat myös ajattelemaan koko maakunnan parasta tämä kokonaisuuden valtava möhkäle on iso ongelma sitten vielä edustaja kari totesi jotakin että peruskunnan päättäjät kuitenkin päättävät siellä maakunnassa ei se peruskunta ole päättäjä siellä sen jälkeen kun on maakuntahallinto tullut jos se tulee arvoisa puhemies sitten näistä pienistä kunnista vielä minkä tässä oikeastaan tämän käsittelyssä olevan asian pohjaltakin pitäisi olla teemana että jos nykyinen pieni kunta haluaa pitää kunnanjohtajan palkata hänet ja valtuuston ja hallituksen ja tehtäviä ei sillä kunnalla juuri mitään ole niin se on niitten kuntalaisten kunnallisvaaleissa ilmoittama tahto että näin on minusta kysymys tulee tänne valtion päättäjille tuemmeko me valtionosuuksilla tällaisen järjestelmän ylläpitoa vai uskallammeko täällä tehdä sellaista ettei ole kolmeasataayhtätoista kuntaa vaan olisi vähemmän minä en ole pakkoliitosten kannalla mutta en myöskään tarpeettomia kunnanjohtajia lähde puolustamaan sitä että ne pitää pitää valtion rahoilla rahoilla pystyssä sitten vielä se että kyllä tämä elinkeino elinvoimaisuus ja elinkeinopolitiikka kaikkinensa on laaja alainen kysymys siihen kuuluvat kaavoitukset asumiset palvelut monelta osin kyllä se on niiden kuntalaisten etu että se kunta on erittäin aktiivinen myös elinkeinopolitiikan elinvoiman kehittämisen ja sitten tämän koulutuksen kehittämisen osalta
arvoisa herra puhemies edustaja heinäluoman käyttämän puheenvuoron innoittamana hieman ihmettelen tuota hänen kantaansa demokratian toimivuuteen kyllä se on totta mitä on sanottu näistä kuntayhtymistä kun siellä kunnanvaltuustoon valitaan vaalien jälkeen kuntayhtymien edustajat ne menevät kyllä niin monen mutkan kautta että ei siinä kyllä oikeastaan demokratiasta ole kovin paljoa jäljellä käytännössä niin kotimaakunnassanikin sinne valitaan suurimpien kuntien edustajat ne vahvimmat vaikuttajat joilla on suuria taloudellisia intressejä ja sitten pienemmän kunnan edustajat joutuvat kyllä nuolemaan näppejään siellä kahviakin saa tietysti juoda jos mieli tekee mutta

ymmärrän sen teidän huolenne siitä suuresta suuresta asiasta että päätösvalta valuu nimenomaan elinkeinopolitiikassa on niin että ei enää ministeriössä päätetäkään asioista vaan päätösvalta siirtyy sinne missä ihmiset ovat eikös se ole tämän thukydideen aikanaan kreikassa keksimän demokratian syvin ydin useimmat päättävät ihmisten asioista mahdollisimman lähellä sitä missä ihminen elää tämähän ymmärtääkseni on demokratian syvin ydin ja en jaksa ymmärtää minkä takia tämä olisi uhka tänä päivänähän se uhka on juuri näissä kuntayhtymissä on niin monen mutkan takana demokratiasta ei juuri tuoksua siellä käytävillä ole näin ollen toivoisin kun kerran käymme tätä periaatekeskustelua nyt tässä että tunnustettaisiin kuitenkin nämä tosiasiat koska se kuitenkin pitemmän päälle on se ainoa oikea tie senkin että elinkeinopolitiikan rahoista päättäminen siirtyy maakuntiin minä näen mahdollisuutena kyllä maakunnassa varmasti on paljon paljon enemmän viisautta nähdä mikä elinkeinopoliittinen ala vetää mikä ei vedä ja voidaan tällä keinoin sopia asioista ja kehittää sitä paikallista elinkeinoelämää tehokkaasti joka puolella kyllä se ministeriö on jostakin ilomantsin näkökulmasta turkasen kaukana ja jos se on paikallinen

maakunnan hallinto joka sitä hoitaa ja siellä ne kyseiset tuttavat virkamiehet joiden luona on helppo käydä jos ilomantsista lähdetään ministeriössä käymään siinä menee toista vuorokautta ennen kuin asia on hoidettu ja pääseekö sittenkään riippuu siitä onko suurilla johtajilla kalenterissa aikaa toivoisin että

tätä keskustelua käytäisiin tosiseikkapohjalta jos joku helsingin kaupungin pormestari vapaavuori on huolissaan vallan kapenemisesta ministeriössä niin toki hänen näkökulmastaan ymmärrän miksi hän siitä huolissaan on koska jos päätösvalta siirtyy rahatkin ja keskitetyn vallan ote heikkenee tämä ymmärtääkseni edustaa myös sitä sanomaani demokratian demokratian syvintä ydintä ja toivotan sen lämpimästi osaltani tervetulleeksi

arvoisa herra puhemies täällä eduskunnassa on mukava keskustella kunta asioista koska niin monet kollegoista ovat oman alueensa kuntapäättäjiä ja ja varsin monet heistä vielä kokeneita sellaisia ja on mukava huomata myös se että me jaamme laajasti yhteisen näkemyksen siitä että nykyiset kuntayhtymät muodostavat jonkunlaisen demokratianielun demokratiavajeen perusrakenteensa sisällä olevan logiikan kautta kun edustetaan samaan aikaan kuntaa edustetaan samaan aikaan puoluetta ja sitten tällä porukalla kokoonnutaan yhteen välillä ollaan oman puolueen edustajia välillä ollaan oman kunnan edustajia jossain siinä välissä myös oman kunnan kuntalaisten edustajia mutta edustajia mutta jos siirryttäisiin maakuntamalliin suorien vaalien kautta niin edelleenkin nämä oman kunnan ihmiset niin kuin edustaja kankaanniemi viittasi

oman kunnan päättäjältä määrätietoista oman kunnan kuntalaisten palveluiden turvaamista ja heidän asioidensa ajamista en usko että se kuitenkaan katoaa jos verrokkia haetaan vaikka tästä parlamentaarisesta järjestyksestä eduskuntatyöstä niin tässä on samantyyppinen logiikka varmaan meillä monella kansanedustajalla paineita tuoda sille omalle alueelle haluan kiinnittää huomiota siihen mihin edustaja heinäluoma viisaasti viittasi jos synnytetään suomi missä ovat maakunnat joille annetaan tehtäviä jonkun verran myös ehkä ehkä tuotetaan mutta ennen kaikkea hallinnoidaan sitä hallinnon riemua meille nyt tarjotaan jatkona varmasti on ammatillisen koulutuksen siirtäminen näille kuntayhtymille edustaja kankaanniemi viisaasti viittasi siihen että jo nyt annetaan kasvupalvelu ja muita tehtäviä jotka tekevät tästä varsinaisen möhkäleen eikö tämän kehityksen jatkona ole se että pienille kunnille ei jää tehtäviä ja pikku hiljaa niiden kilven kiillottamisten jälkeen näille pienille kunnille ei myöskään jää enää kuntaa lopputulemana on se mitä niin moni yrittää juosta karhua polulta karkuun pienten kuntien siirtyminen historiaan perinnetoiminnaksi ja suomen suomen suurkuntien syntyminen on niitä suurkuntia sitten neljäkymmentä tai sata niitä on paljon vähemmän kuin kolmesataa

arvoisa puhemies olen peräänkuuluttanut sitä että tämän uudistuksen yhteydessä pitäisi avoimesti kertoa mitkä ovat vaikutukset kuntien kannalta nythän tavallaan valokeila vain pannaan ja sanotaan mitä kaikkea hyvää ja kaunista sinne syntyy mutta ei kerrota mikä tulee olemaan kuntien todellisuus ennusteeni on että se tulee olemaan katkeraa kalkkia kun se tulee sitten lähivuosina ihmisille avautumaan kun puhutaan

niin siinä voi esittää perusteltua kritiikkiä kyllä tänne kuntahallintotoimintaan mutta pitää muistaa että ei kaikki toiminta ole siellä kuntain liitossa meillä on edelleenkin vanhustenhoito jota jota kunnat suurelta osin tekevät itse myös perusterveydenhuolto on monien kuntien käsissä nyt kaikki tämä siirtyy sitten tulen tähän hallintonäkökulmaan joka on tässä nyt vähän vaillinaisesti avattu maakuntahallinnon osalta pyydän tutustumaan hallituksen esityksiin tältä osin katsomaan mikä on se demokratia maakuntahallinnossa kun päätetään esimerkiksi terveydenhoidon asioista

siis eihän se niin ole että sinne tulee kansanvaltaisesti valitut päätöksentekijät vaan sehän on rakennettu sillä tavalla että sinne pitäisi oikeastaan valita virkamiehiä ja talouden osaajia jotka tekevät päätökset maakuntavaltuustot saavat hyväksyä jonkun yleisen strategiapaperin jossa on viisi kaunista ja kymmenen hyvää mutta ne yritetään pitää erittäin kaukana todellisesta päätöksenteosta joka on sitä millaiset palvelut meillä on viitasaarella esimerkiksi tai iisalmessa ei halutakaan että yhteiskunnallinen päättäjä kansalaisten valitsema päättäjä tulee sanomaan miten palvelut tehdään vaan halutaan että siinä on tällainen virkamiesajattelu taustalla ja itse voisin kuvitella mikä tässä on perimmäinen motiivi kyllähän perimmäinen motiivi oletan en tiedä mutta oletan ja lähtökohta on että kun päätöksenteko viedään kansanvallasta tässä maakuntahallintoversiossa mitä tulee sosiaali ja terveyspalveluihin niin palveluiden keskittäminen on helpompaa jostainhan ne luvatut säästöt edes sinne suuntaan pitäisi syntyä ja siitähän sitä syntyy kun lakkautetaan syrjäseuduilla palveluita ja jotta se voidaan tehdä niin ei sitä tehdä maakuntavaltuustossa vaan päätöksenteko pitää osoittaa valikoidulle porukalle jossa ei äänestäjän ääni liikaa kuulu olen ihmetellyt sitäkin että tätäkään ei ole avattu täällä salissa ja olen ihmetellyt sitä että kaikista maailman puolueista keskusta tekee tällaisen ehdotuksen josta voi nähdä että siinä on sisäänrakennettu palveluiden keskittämisen logiikka voi parun määrää mikä tästä lähtee liikkeelle kun todellisuus neljän vuoden sisään selviää

arvoisa puhemies siitä olen täysin samaa mieltä edustaja heinäluoman kanssa että raha tässä nyt ratkaisee rahaa näillä näkymin maakunnille ei tule edes alkuvaiheessa riittävästi ja se johtaa siihen niin kuin käytiin tässä taannoin asiakasmaksuista keskustelu että asiakasmaksut nostetaan täyteen tappiin eikä anneta kellekään minkäänlaisia helpotuksia koska ne ne rahat tarvitaan maakuntaan siitä huolimatta tällä rahoitusmallilla monen maakunnan rahat loppuvat lokakuussa

maksamaan joo maakunnalla kun ei ole verotusoikeutta niin eihän se oikein voi velkaa ottaa sillä kuka sitten maksaa sen velan tässä ajaudutaan kyllä siihen että palvelut heikkenevät ja totta kai ne heikkenevät niin kuin tämä hallitus on ajanut alas mistä äsken keskusteltiin oikeuslaitoksen paikat iisalmet ja muut ja sama kehitys tulee mutta päätöksen kyllä tekee maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto eivät virkamiehet en minä usko että sitä päästetään siihen sen tähden minulla ei ole kauhean suurta intoa mihinkään maakuntahallintoon mennä koska siellä joutuu tekemään näillä näkymin vain kielteisiä vain ikäviä päätöksiä lakkautetaanko kinnulasta vai luhangasta vai

palvelupisteet mitä siellä on siirretäänkö se vanhus toiselle puolelle maakuntaa vai mitä hänelle tehdään tämä on semmoista peliä johon johon tämä saattaa johtaa ja todennäköisesti johtaa rahan takia arvoisa puhemies tästä sosiaalidemokraattien rivien välistä luettavissa

viisikymmentä viiva seitsemänkymmentäkö tässä nyt sanottiin eihän se ollut edes piilossa oleva vaan se on avoin kysyn vain minkälaista demokratiaa on kainuussa jos jos kainuu on yksi kunta tai kuinka monta kuntaa teidän mallissanne jää meille keski suomeen ja toteutuuko siellä syrjäkylien asukkaitten ja äänestäjien tahto päätöksenteossa tämä ongelma meillä on olemassa ihan koko ajan oikeastaan se ongelma mistä tässä pitäisi keskustella on helsinki ja uusimaa joka tässä mallissa on se kaikkein vaikein ja kaikkein hankalin toteuttaa ei se pormestari vapaavuori ihan metsässä ole kun hän tätä mallia arvostelee on tämä helsingin kannalta ongelmallinen mutta kyllä sosiaalidemokraattien suurkuntamalli on täysin kelvoton suomen oloihin ja etäisyydet väestökehitys ja väestön määrä eri osissa maata aivan karmeaan tilanteeseen jos mennään sille mallille

tässä on listalla yksi pyydetty puheenvuoro ja nyt pyydettiin vastauspuheenvuoroa josko mennään järjestyksessä edustaja hoskonen ja sitten aivan ehdottomasti edustaja kari
arvoisa puhemies edustaja heinäluoma ehti juuri poistua tuonne kahvilan puolelle olisin hänelle sanonut kun hän maalaili tummilla väreillä maakunnan tulevia näkymiä että jos häntä nyt yhtään se lohduttaa toivon mukaan korkeasti arvostamani edustaja kari kertoo nämä terveiset kollegalleen eero heinäluomalle niin jos se maakuntauudistus vaikka menisikin läpi mitä suuresti toivon niin pohjois karjalassa ainakin ollaan jo valmiina meillä alkaa hallinto olla lähes valmiina siihen koettelemukseen mikä edessä on jos te sitä pelkäätte niin voin sanoa teille arvoisat edustajakollegat siellä salin vasemmalla laidalla että turha on teidän pelkonne älkää sen takia öitänne valvoko kyllä se homma hoituu siellä sen pelko että päätösvaltaa hajautetaan ihmisten lähelle minun päähäni ei kyllä millään mahdu eero heinäluoman ajatus siitä että tässä menisi jokin väärin onko sitten se vaihtoehto mitä te esitätte että keskitetään kaikki yksi suuri johtaja päättää sekö se on teidän ajatuksenne no se on sosialismin yksi suurimpia ajatuksia että yksi suuri johtaja tietää kaiken ja loput on sitten luojassaan paikallinen ihminen ei siinä voi enää yhtään mitään nyt kun me saamme tämän maakuntahallinnon ja vapaat vaalit aikaiseksi niin kyllä se on aivan varmasti monin monin verroin suurempi ja arvokkaampi asia kuin nykyinen kuntayhtymämalli jonne todella saattaa hukkua jokainenhan voi omassa kotikunnassaan tehdä gallupina tämän kyselyn kysykääpä kuinka moni kuntalainen kadunmies tietää vaikka koulutuskuntayhtymän taikka keskussairaalakuntayhtymän edustajan omassa kyllä me sen tiedämme omassa maakunnassamme totta kai me tiedämme mutta kysykääpä kadunmieheltä menkääpä paikalliseen leipomobaariin ja kysykää herra virtaselta joka istuu siinä kun menee sisälle ensimmäinen herra oikealla olkoon hän vaikka herra virtanen kysykääpä siltä herra virtaselta kuka on tämän minun kotikuntani edustaja siellä koulutuskuntayhtymässä ja keskussairaalakuntayhtymässä uskallan luvata pullakahvit jos se ensimmäinen henkilö tietää sen edellyttäen että joku edustaja ei ole sinne järjestänyt henkilöä joka sen sitten oikeasti tietää mutta paikallisesti tunnen että ne ihmiset eivät tiedä niistä edustajistaan yhtään mitään mutta jos vaalit tulevat niin varmasti tietävät

se on vanhainkotien vuodepaikat joita oli kymmenentuhattakaksisataa kappaletta vuonna kaksituhattakolmetoista yhdeksäntuhattaneljäsataayhdeksänkymmentä kappaletta vuonna kaksituhattaviisitoista viime vuonna niitä oli seitsemäntuhattaviisisataa kappaletta ja budjetin mukaan ennusteen mukaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista näitä vanhainkodin vuodepaikkoja on viisituhatta kappaletta eli siis muutamassa vuodessa viidessä vuodessa vanhainkotien vuodepaikat puoliintuvat tämä on se todellisuus ja nämä ovat niitä päätöksiä mitä sitten maakuntahallinto joutuu tekemään totta kai kun tällaisia tehdään etäällä on paljon helpompi sanoa että no otetaanpa sieltä jostain kehyskunnasta ne vuodepaikat pois ja keskitetään niitä tänne maakuntahallinnon keskuspaikkaan siis maakuntahallinnossa ja kuntahallinnossa ne sinne valitut edustajat ovat todella hankalien päätösten edessä ja ei tämä kehitys mikään toivottava ole en minä voi käsittää tätä miten näin nopealla aikavälillä ollaan vähennetty puoleen vanhainkodin

puhemies vielä lopuksi totean että sosiaalidemokraattinen kansanedustajaehdokas tuomas kurttila joka lapsiasiainvaltuutettuna tunnetaan esitti että peruskoulujen toimintaluvat tavallaan päätettäisiin valtion toimesta en tiedä olisiko se opetusministeri joka päättäisi kuinka monta koulua on on jossakin saarijärven kaupungissa tai ehkä jyväskylässä jossa hän itse taitaa asua siellä yhdestä kyläkoulusta tai kaupunginosakoulusta nyt on kova kiista eli onko tämä sitten sosiaalidemokraattien linja kun te kovasti puhutte lukioiden ja toisen asteen ammattikoulujen päätösvallan siirtämisestä maakunnille minä en näe sitä ihan mutta ymmärrän lukioitten osalta sen että kun esimerkiksi meidän omassa maakunnassamme on vielä onneksi lukuisa määrä lukioita jos ne siirrettäisiin maakuntahallinnon sisään niin saattaisi olla että jos maakuntavaltuustoon tulisi kokoomus ja sosiaalidemokraattijohto niin siellä lakkautettaisiin melkein kaikki niin kuin jyväskylässä on tehty kaupungin osalta yhdistetty kolmeen valtavaan kouluun sen tähden nämä peruskunnat nyt eivät halua siirtää enkä minäkään ole halukas siirtämään lukioita maakunnalle ammatillinen koulutus on aika harvoilla paikkakunnilla ja ja se on maakunnan laajuista eli sen siirtäminen sinänsä voisi olla hyvinkin perusteltua ettei olisi koulutuskuntayhtymää maakuntahallinnon rinnalla siinä on tårta jos niin sanoisi mutta tässä yhteydessä sitä ei olla tekemässä ja ja en tiedä ollaanko joskus tekemässä mitä sitten tulee yleensä tähän tehtävänjakoon minusta on aivan selkeä malli että peruskunta vastaa niistä lähellä ihmisiä olevista julkisista tehtävistä joiden toteuttamiseen ja ylläpitämiseen se on järkevin taso päättäjänä ja rahoittajana sitten ovat nämä laajempaa väestöpohjaa edellyttävät toiminnot esimerkiksi terveydenhuolto sosiaalitoimi ei välttämättä mutta terveydenhuolto kaikkinensa ja on järkevää että se kootaan maakunnittain kahdeksantoista on aika hyvä määrä järkevämpi olisi vähän pienempi määrä mutta tähän on nyt tässä menty sitten on vielä valtakunnan taso jossa sitten luodaan puitteet ja eräät toiminnot on esimerkiksi erikoissairaanhoidon osalta keskitetty vain muutamaan paikkaan paikkaan tällainen kolmiportainen malli on taloudellisesti toiminnallisesti ja ihmisten turvallisuuden kannalta kaikkein paras

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksikymmentä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä nyt yleiskeskustelua edustaja eestilä on tässä
arvoisa puhemies itsekin painoin äsken nappia eli en tiedä mikä häiriö täällä oli tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä se on siinä mielessä jopa historiallinen esitys että hallituksen esitystä kannattavat kaikki valiokunnan jäsenet sitä kannattavat kaikki paikalliset kalastajat asukkaat utsjoella yhteistyön saumaton edistyminen on kyllä historiallinen asia yleensä tenojoen kalastukseen liittyy monenlaisia perusteltuja intressejä eivätkä ajatukset aina mene yhteen mutta tämä on kansalaisten ja kalastajien kannalta sen takia tärkeä että nytten kahdeksi vuodeksi tällä lailla pidetään luvanmyynti ely keskuksilla joissa siitä on kokemusta ja jotka ovat harjoitelleet käytännössä koska ei ole niin yksinkertaista näitä järjestelmiä panna pystyyn niin että ne toimivat siinä mielessä pidän hyvänä että kun valiokunta kävi vierailulla viime kesänä utsjoella ja otimme tämän siellä puheeksi niin sitten ely keskuksen ja lainsäädännön kautta ollaan päädytty tähän tämä on se tie miten yhteisesti asioita pitää hoitaa

ongelma on se että kalatalousalueet ovat nytten toiminnassa ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen mutta käytännössä kalatalousalueiden organisoinnit ovat vasta alkaneet ja kaikki organisointisysteemit ovat kentällä vielä aivan sekaisin

pitäisi alkaa nyt pyörimään eivätkä organisaatiokysymykset ole ilmaisia kalastuspuolella rahatilanne on todella huono ja että näitä määrärahoja kalastonhoitomaksuja ei ole saatu kerättyä läheskään niin paljoa kuin mitä olisi ollut tarve nyt sitten mietitään olisiko ministeriöllä valtiolla mahdollisuutta jotenkin tulla taloudellisesti auttamaan tätä tilannetta niin että kalatalousalueet pääsevät oikeasti toiminnassa pyörimään siinä mittakaavassa kuin tässä kalastuslain valmisteluvaiheessa on ollut tarkoitus

sitten vielä tähän teno sopimukseen ensimmäiset kaksi kamalaa kesää ovat ohitse ja nyt näyttää että pikkuisen on parannusta saatu aikaiseksi ensi kesälle on nyt jo toiveissa että siellä vielä myöskin kehitettyä eteenpäin mutta joka tapauksessa tenon matkailu on todella pahassa tilanteessa ja sen takia toivonkin että nyt sitten valtion muilla toimenpiteillä muun muassa metsähallituksen toimenpiteillä pystyttäisiin auttamaan utsjoen kuntaa ja voitaisiin jotenkin tätä lain epäonnistunutta järjestelyä kompensoida kunnalle niin että kunnan matkailu ei tästä kärsisi niin paljoa kuin mitä se on nyt kahden viime kesän aikana joutunut kärsimään

arvoisa rouva puhemies halusin puheenvuoron käyttää oikeastaan ikään kuin alleviivatakseni sitä parlamentaarista yhteistä näkyä tämänkin asian käsittelyssä ja on hyvä että nämä tenon asiat koetaan yhteisiksi ne eivät ole pelkästään lapin asioita tai pelkästään hallituksen asioita vaan eduskunnan asioita viikonloppuna keskustelin kahden tenon kalastajan kanssa paikallisen ihmisen kanssa täällä etelä suomessa oli sellainenkin mahdollisuus ja ja jälleen kerran tuli hyvällä tavalla esiin se että suomella on mahdollisuus itse etsiä ratkaisuita meidän yhden keskeisen hienon matkailukohteen rajajoen ja alueen asukkaille myös elinkeinonlähteen osalta

tässä aika ajoin matkailijalle ja varmaankin paikallisellekin suomi norja maaottelulta näyttävälle tilanteelle tulee tuloksia joissa suomalainen saamelainen paikallinen ihminen asukas ja matkailija ovat sitten voittajia ja tällä osaltani voin itsekin olla tyytyväinen hallituksen esitykseen ja tässä tapauksessa vielä valiokunnan yhteiseen

arvoisa puheenjohtaja kuten edustaja kari täällä totesi tämä on se tie miten tenojoen sopimuksia yleensä ja kalastuslakia pitää käsitellä yhdessä parlamentaarisesti haetaan sitä pienintä yhteistä nimittäjää mikä tyydyttää eri osapuolia tässä teon kalastusmatkailussa ja lupien myynnissä on se ongelma kun nyt tämä uusi rajajokisopimus tuli että meillä netistä pitää kaikkien varata nämä luvat ja tulee kova kilpailu ja välittömästi ne on yleensä tämä on aiheuttanut sen kun ne pitkäaikaiset tenon kävijät useasti vähän ikääntyneemmät miehet tai naiset eivät sitten välttämättä hallitse näitä nettipelisääntöjä että monet ovat ikään kuin lyöneet hanskat tiskiin että he eivät enää tenolle mene ja tämä surettaa matkailuyrittäjiä se surettaa niitä kansanedustajia jotka näkevät tämän tenojoen suurena turistikohteena

pitäisi kiihkoilematta ymmärtää että siellä on paikallinen väestö siellä on kalastusoikeuden omistajat siellä on erityisperusteisten kalastusoikeuksien omistajat jotka ovat kiinteistörekisteriin merkittyjä näitä kiinteistöjä omistavat paikalliset ja sitten kuka tahansa suomen kansalainen tai kuka tahansa

tenon kalastukseen liittyy viisi perustuslaillista oikeutta jotka pitäisi punnita vastakkain kiihkoilematta ja katsoa mitenkä nämä kalastukseen liittyvät asiat tenolla järjestetään minun mielestäni tähän pitäisi valita tai perustaa ehkä viisihenkinen työryhmä jossa on juridista osaamista valtiosääntöoikeudellista osaamista paikallisten kalastajien edustus saamelaisedustus ja sitten kiinteistönomistajien edustus näitä asioita ei voi ratkoa minun mielestäni eikä kokoomuksen mielestä sillä tavalla että me annamme jotakin hyvää jollekin vain koska on kiva antaa ei se ole juridinen peruste eli tässäkin asiassa pitää olla jalat maassa katse kaukana ja pää viileänä että pystyy juridisesti ja valtiosääntöoikeuden ja perustuslain näkökulmasta rakentamaan semmoista ratkaisua että loppuu tämä loputon kina siitä kenelle oikeudet kuuluvat ja pitääkö minun saada oikeuksia ottaa toisen kustannuksella eihän se ole terve tapa se vie juuri siihen suuntaan mihin ei pitäisi viedä tämä hallituksen esitys on esimerkki siitä miten asioita pitää hoitaa yhteistyöllä kansanedustajien kanssa virkamiesten kanssa ja paikallisen väestön kanssa se tie vie perille

siis vedessä oli paljon lohia nousemassa elikkä sinne olisi kalastajia sopinut kyllä todella paljon paljon paljon enemmän ja varmasti joen tuotto olisi pysynyt lähes siinä määrässä mikä oli tavoitteenakin elikkä tilanne on nyt se että tenon matkailu on nyt sitten romahtanut todella alas se ei ole ollut kenenkään tavoite eikä toivomus ja siitä asiasta on tässä eduskuntakeskustelussa tullut hyvä mieli että kaikki ovat oikeasti toivoneet että jotakin me siellä saisimme tehtyä että tenon matkailua ja tenon kalastusta saataisiin suomessa kehitettyä todella paljon eteenpäin norjan puolellahan on lupia jäänyt jopa iso määrä siellä ole tenolle mitään isompaa painetta siellä on paljon muita lohijokia lohijokia joissa matkailua voi ja on myöskin asiakkaita mutta meillä täällä suomessa teno on todella merkittävä ja tärkeä asia ja totuus on se että suomen neuvottelijat epäonnistuivat täydellisesti tenojoen neuvotteluissa sopimusta laadittaessa nyt meidän ei auta mikään muu kuin odottaa muutama vuosi että meillä on edessä seuraavat sopimusneuvottelut ja hyvissä ajoin rakentamaan uutta sopimusta sille mallille että muun muassa edustaja eestilän mainitsemat asiat otettaisiin riittävästi huomioon ja me saisimme meille kaikille jotka haluamme tenolla kalastaa mahdollisuuden

rouva puhemies tämä rajajokisopimushan on tiukkuudessaan laadittu sen takia että jokaisella on ympäristövastuu ja tämä ympäristövastuu koskee myös kalakantoja ja sen takia tähän tenon sopimukseen ja tiukkoihin

lainsäädännön rajoituksiin mentiin että kalakantaa saataisiin elvytettyä ongelma on juuri se että kun siellä on kolmekymmentä eri kalakantaa ja ne ylös menevät kalakannat tulevat alkukesästä niin jos kalastuspaine silloin on kova niin silloin tapahtuu juuri se mitä me pyrimme korjaamaan että se kutupotentiaali iesjoessa ja kaarasjoessa ja siellä pystytään täyttämään se oli koko tämän sopimuksen yksi tarkoitus sitten meillä on tiettyjä sivujokia joissa se asia on kunnossa

pitää tieteelliseen tutkimukseen perustua kaikkien näiden asioiden että tiedetään kuinka paljon kalastetaan minun mielestäni nyt ollaan hyvällä tiellä ja jos me jaksamme viisi kymmenen vuotta noudattaa vähän pidättyväisempää linjaa tietenkin matkailuyrittäjien asemaa pitää koko ajan pyrkiä parantamaan silloin me tulemme näkemään että lohikantojen taso nousee ja se on se perimmäinen tarkoitus koko

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies keskustelussa on tänään on ollut monta isoa ja monitahoista asiaa ja siihen verrattuna tämä tuntuu ehkä pieneltä asialta tämä onkin hyvin selvä asia mutta tausta on yllättävän iso ja monitahoinen se että tämä on iso asia liittyy siihen että kun tässä salissa monta kertaa puhutaan suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista niin tämä yksittäinen asia tupakka tappaa noin kolmetuhatta viiva neljätuhatta suomalaista vuodessa noin seitsemänsataatuhatta eussa ja noin neljä miljoonaa maailmanlaajuisesti se että asia on monitahoinen liittyy salakuljetusproblematiikkaan koska yllättävän suuri osa maailmassa poltetuista savukkeista on salakuljetettu eun alueellakin tätä kuvastaa se että vuonna kaksituhattaviisitoista yksin eun viranomaiset takavarikoivat noin kuusisataa miljoonaa savuketta ja mikä on mielenkiintoista tupakkateollisuus ei suinkaan ole viaton tähän salakuljetukseen vaan se on monella tavalla ollut mukana sitä kuvaa se että eu komissio haastoi tupakkayhtiöitä joitakin vuosia sitten ja sen perusteella jättiyhtiö philip morris suostui maksamaan eulle noin miljardi euroa seuraavan kahdentoista vuoden aikana mikä osoittaa sen että ei tässä ihan syyttömiä olla tähän salakuljetukseen liittyvät tosiaan toisaalta nämä asenteet joita kuvaa hyvin se että pohjois euroopassa on aika hyvä kulttuuri suhteellisen vähän salakuljetusta vaikka hinta on aika korkea etelä euroopassa on matala hinta mutta siellä on paljon salakuljetusta tämän salakuljetuksen torjuntaan liittyy juuri tämä seurantainstrumentti jota nyt maailman tupakkakonvention yhteydessä on pohdittu konventio jonka suomi on ratifioinut ja sen perusteella komissio on nyt tehnyt tämän esityksen joka joka on tässä laissa elikkä tämä niin sanottu track and trace ongelma on se että teollisuus ei ole malttanut pitää näppejään erossa näistä systeemeistä ja tästä eun parlamentti nimenomaan äänesti muutama vuosi sitten ja torjui komission sopimuksen philip morrisin kanssa tässä on olennainen kysymys se onko tämä instrumentti nyt hyväksymässä tosiaan riippumaton tupakkateollisuudesta se on teknisesti aika vaikea kysymys mutta ilmeisesti se on ja kun valiokunnassa tästä keskusteltiin niin päädyttiin tähän olennaiseen lauseeseen mietinnössä elikkä valiokunta edellyttää että kun hallitus tekee asetuksen niin vähittäismyyntipakkauksissa on yksilöllinen tunniste joka on suomen stmn antama ja aitoustekijä on kolmannen osapuolen teollisuudesta riippumattoman tahon tarjoama eli mietintö on hyvä ja laki on

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys esitys ja tämä sosiaali sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö ovat erinomaisia tupakoinnin haittavaikutukset ovat meidän kaikkien tiedossa kuten edustaja puska omassa puheenvuorossaan hyvin kuvasi maailmassa tällä hetkellä erilaisia erilaisia aineita salakuljetetaan maasta toiseen pyritään saamaan taloudellista voittoa ja tässä tapauksessa tämän laittoman toiminnan estäminen tällaisella hyvällä keksinnöllä on todella hyvä asia todellakin pitää nämä pakkaukset laittaa sillä keinoin kuntoon että

harmaalle taloudelle ei anneta mahdollisuuksia tupakka sinänsä totta kai on haitallinen nautintoaine jokainen sen tiedämme mutta se on sitten joka tapauksessa vielä haitallisempaa yhteiskuntamme kannalta että salakuljetetulla tuotteella savutellaan ja valtiovalta ja yhteiskunta eivät saa siitä kyseisestä tapahtumasta mitään muuta kuin terveyshaitat joita sitten potilaat mukanaan kantavat terveyskeskuksiin ja sairaaloihin aivan erinomainen lakiesitys toivon hartaasti että tällä pystytään pikkuisen harmaata taloutta ja tällaista laitonta toimintaa estämään ja nimenomaan niin että ison päämäärän tässä pitää olla tietenkin pyritään ihmisten terveyttä parantamaan koko ajan ja pääsemään tupakasta mahdollisimman tehokkaasti tehokkaasti irti esimerkiksi suomessa nyt vaikka ensin
arvoisa puhemies kun minä kaksikymmentäkaksi vuotiaana vuonna kahdeksankymmentäyhdeksän menin savukosken kuntaan töihin oli aivan järkyttävää se että joka toisessa työhuoneessa tupakoitiin aivan täynnä savua kunnanviraston melkein jokainen huone ja minunkin työhuoneeseeni sitä savua tuli todella paljon siitä on nytten mennyt aikaa kohta kolmattakymmentä vuotta kuinka ihanaa on se että nykyään ei enää työpaikoilla saa polttaa ja ja monessa muussakin paikassa me pystymme hengittämään kunnolla kiitoksia arvostamani edustaja puska kun toitte näitä tupakka asioita jälleen esille olette vuosien mittaan tehnyt todella paljon töitä sen eteen että myöskin tässä asiassa suomessa on saatu ihmisten terveyttä pelastettua ja autettua eteenpäin jokainen toimenpide joka on auttanut siinä että ihmiset tupakoivat yhä vähemmän on aina eteenpäin kiitoksia tämäkin esitys nyt lopuksi pieni asia mutta pienillä palasilla mennään eteenpäin toinen asia minkä minä haluan tuoda tässä yhteydessä esille on se että suomeen salakuljetetaan tällä hetkellä todella paljon nuuskaa sitähän ei suomessa saa myydä onneksi sitä ei saa myydä ja siitä on käyty myöskin keskustelua pitäisikö se virallistaa suomessa niin että myöskin verotulot tulisivat suomeen koska ne verotulot ovat aika huikeat mitä siitä menee nyt sitten suomesta ruotsin puolelle mutta kiitos siitä että nuuska on suomessa laiton sillä ei se suotta ole laiton terveyshän meille on kaikkein tärkein asia tässäkin nuuska asiassa elikkä ihmisille ei pidä antaa turhaan mahdollisuutta alkaa käyttää semmoista mikä on terveydelle vaarallista

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kolmekymmentäkuusi

pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta